ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö yhdeksän yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies esitän että pykälä saa sen muodon kuin se on jaettuna pöydille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kolmetoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ehdotan että kymmenes pykälä hylätään vastalauseen kaksi mukaisesti

puhemies kannatan nylanderin tekemää

arvoisa puhemies ehdotan että

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies ehdotan että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti

päiväjärjestyksen seitsemäntenä asiana on apulaisoikeusasiamiehen sijaisen pasi pölösen selvitys sidonnaisuuksistaan työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

kahdeksantena asiana on eduskunnan pääsihteerin vaali edustajille on jaettu ote kansliatoimikunnan pöytäkirjasta joka sisältää kansliatoimikunnan arvioinnin hakijoista virkaa hakeneiden hakemukset ovat olleet nähtävinä keskuskanslian päivystyshuoneessa vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali vaali toimitetaan siis umpilipuin äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny muunlainen äänestyslippu hylätään vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuina ettei lipun sisältö ole näkyvissä vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat esko kiviranta veera ruoho sinuhe wallinheimo ja kristiina salonen